Vähäosaisten vanhempien lapset ovat yhä useammin itse vähäosaisia elämässään, ilman mahdollisuutta sosiaaliseen nousuun. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että tasokas julkinen päivähoito ja koulu tarjoavat samanlaiset lähtökohdat kaikille lapsille perheen taustasta huolimatta.

Meidän täällä Euroopan parlamentissa, komissiossa ja jäsenmaissa tulisi jatkuvasti miettiä, miten voimme vähentää kasvavaa eriarvoisuutta. Mahdollisimman tasa arvoisten lähtökohtien takaaminen kaikille lapsille neuvolasta päivähoitoon ja oppimiserojen kaventaminen ovat parhaita keinoja. Tähän me voimme kaikki vaikuttaa kehittämällä kotimaissamme lapsiperheiden palveluja sekä koulutukseen liittyviä rakenteita ja toimintatapoja.